Arvoisa puhemies, eurooppalainen puolustuspolitiikka on tänä vuonna ottanut konkreettisia askeleita eteenpäin ja se on erittäin myönteistä ja tervetullutta.

Voimme saavuttaa epäilemättä merkittäviä taloudellisia ja turvallisuuspoliittisia hyötyjä nimenomaan suunnittelemalla entistä paremmin puolustusta yhdessä, suuntaamalla hankintoja enemmän yhdessä ja vastaamalla laajan turvallisuuspolitiikan haasteisiin Naton toimintaa täydentäen.

Jos tuota artiklaa joudutaan näes käyttämään ja halutaan käyttää, prosessi olisi varsin sekava, koska mitään valmista toimintamallia ei ole.